Arvoisa puhemies, PANA tutkintavaliokunnan työssä olemme usein muistuttaneet, kuinka Mossack Fonseca on lopulta vain yksi toimija veroparatiisiyhtiöiden markkinoilla eikä edes suurimpia sellaisia.

Samalla tietovuoto alleviivaa sitä, miten tärkeää on nyt jatkaa PANAssa aloitettua työtä porsaanreikien tilkitsemiseksi. PANAn toiminnassa esiin tulleet hankaluudet tietojen saannissa korostavat entisestään sitä, että asiaa ei voi jättää yksin komission, neuvoston ja jäsenmaiden harteille. Nyt on äärimmäisen tärkeää edistää edelleen avoimia omistajarekistereitä, automaattisen verotietojen vaihdon aukkokohtien tilkitsemistä sekä avointa maakohtaista veroraportointia. Lisäksi paratiisin papereita perkaamalla löytyy varmasti myös uusia porsaanreikiä, jotka odottavat tilkitsemistä.